Arvoisa puhemies, kiitos Eva Kailille ja komissaari Ansipille, on ollut todella inspiroivaa työskennellä lohkoketjuja käsittelevän päätöslauselman parissa täällä parlamentissa. Oli hienoa, kuinka innostuneesti eri sidosryhmät ja parlamentin jäsenet osallistuivat tähän työhön. Eurooppa on selvästikin edelläkävijä lohkoketjuteknologiassa, ja tämä on selvästi sellainen alue, missä meillä on erittäin vahva pohja kehittyä myös maailman johtajaksi jatkossa. On huomattava, että lohkoketju on edelleen kehittyvä teknologia, mutta siinä on erittäin paljon potentiaalia. Se, mistä hyvin paljon keskustelimme tuon työn aikana, oli, että meidän täytyy varmistaa, että Euroopassa olisi hyvin innovaatiomyönteinen lainsäädäntöympäristö sellainen lainsäädäntö, joka kannustaisi alan innovaatioihin ja kannustaisi myös investointeihin. Erityisesti pyrimme hakemaan niitä kohtia, missä meillä olisi lainsäädännöllisiä tarpeita. Usein tietenkin yritykset sanovat, että älkää vain ruvetko tekemään mitään lainsäädäntöä, mutta toisaalta on erittäin tärkeää, että meillä on alusta saakka eurooppalainen viitekehys, koska jos emme tee eurooppalaista viitekehystä, se johtaa usein siihen, että jäsenvaltiot saattavat alkaa tehdä omia toimiaan, ja se johtaisi taas digitaalisen sisämarkkinan fragmentoitumiseen. Näin ollen on tärkeää, että meillä on heti Euroopan laajuinen ote tähän uuteen teknologiaan. Olen hyvin iloinen siitä, että kaikki jäsenvaltiot työskentelevät nyt asian eteen ja etsivät yhdessä kehittämiskohteita, joissa lohkoketjuja voitaisiin yhdessä hyödyntää. Samoin komissio on perustanut tämän blockchain observatoryn jossa niin ikään asiantuntijat tekevät tätä samaa kartoitustyötä. Nyt on tärkeää myös riittävästi investoida alan tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Se on erittäin tärkeä panos ilman muuta koko Euroopalle tutkimukseen ja tuotekehitykseen investointi, ja se, että varmistamme, että meillä on innovaatioihin ja investointeihin kannustava lainsäädäntö. Meidän pitää myös varmistaa se, että yrityksillä on tietty oikeusvarmuus, silloin kun ne lähtevät investoimaan tähän uuteen teknologiaan. Näistä sovelluksista muun muassa älysopimukset, smart contracts ovat olleet esillä. Eli niiden osalta lainsäädäntöä täytyy myös arvioida, jotta niillä olisi riittävä oikeusvarmuus. Erittäin paljon lohkoketjujen yhteydessä puhutaan kryptovaluutoista, mutta on huomattava, että meillä on erittäin paljon lupaavia muita sektoreita, joissa voidaan hyödyntää lohkoketjuja liikenne, energia, terveydenhuolto ja erilaiset toimitusketjut, eli on kyse erittäin potentiaalisesta teknologiasta. Nyt meidän pitää varmistaa, että lainsäädäntömme on teknologianeutraalia ja innovaatioihin kannustavaa ja että yrityksillä on riittävä oikeusvarmuus, kun ne lähtevät alaan investoimaan.